Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, YKn raportista ilmenee, että Sri Lankan 25 vuotta kestäneen sisällissodan viimeisinä verisinä kuukausina tuhansia siviilejä kuoli hallituksen joukkojen tykistötulessa.

Molemmat osapuolet siis rikkoivat sotatilanteessa vakavasti ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä lakeja. Tärkeää on nyt, kun sovintoneuvottelut ovat käynnissä, että sotarikoksista voidaan tehdä puolueeton ja riippumaton tutkimus YKn toimesta. Parlamentin päätöslauselma on sanamuodoltaan tasapainoinen ja rohkaisee osapuolia sovintoon ja rauhan rakentamiseen.